Olemassa olevien tietojen valossa Laosin poliisilla on asian kanssa tekemistä, ja se on hidastellut asian selvittämisessä. Laosin viranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin mielivaltaisten kiinniottojen ja salaisten pidätysten lopettamiseksi. Tahdonvastaiset katoamiset ovat kaikkein perustavanlaatuisimpia ihmisoikeuksien ja henkilön perusvapauksien loukkauksia. Ne vaikuttavat syvästi myös uhrin perheeseen sekä koko asuinyhteisöön. Huolestuttavia ovat etenkin viranomaisten suorittamat ihmisoikeuksien loukkaukset. Niitä ei tule sallia. Ne hidastavat koko yhteiskunnan kehitystä ja aiheuttavat pelkoa. Euroopan ulkosuhdehallinnon sekä komission on otettava Somphonen tapaus esille Laosin valtion kanssa. Laosia tulee kannustaa ratifioimaan kansainvälinen yleissopimus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaisilta katoamisilta. Vastaavanlaiset tapaukset on saatava loppumaan. Laosin valtiolla on velvollisuus turvata ja taata kansalaisilleen sananvapauden harjoittaminen.